Ja näin ollen, kun lähtökohtaisesti tilanne on tämä, on vain valitettavasti todettava, että Palestiina edelleen jatkuvasti jatkaa erilaista terroria Israelia vastaan, muun muassa nyt radioliikenteen kautta.